välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia edustaja sanna marin ja kahdeksankymmentäyhdeksän muuta edustajaa ovat tehneet välikysymyksen kolme

tilasta annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

viime päivien uutiset vanhustenhoidon laiminlyönneistä ovat järkyttäneet suomalaisia laajasti eräässä vanhusten hoivakodissa asukkaiden ravitsemusta ei ollut seurattu asiallisesti jolloin vanhukset laihtuivat vaarallisesti ja ennenaikaisen kuoleman riski lisääntyi toisessa hoivakodissa henkilöstömitoituksia oli laiminlyöty toistuvasti ja lääkekaapissa säilytettiin ylijääneitä huumaavia reseptilääkkeitä jotka olisi tullut hävittää lääkejätteenä mutta joita oli jaettu muille asukkaille ilman lääkärin määräystä

haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten ihmisarvoisen ja turvallisen elämän takaaminen ja hoitoalan ammattilaisten jaksaminen työssään meidän on yhdessä parannettava vanhustenhoidon tilaa suomessa kyse on vanhemmistamme ja isovanhemmistamme ihmisistä jotka ovat rakentaneet suomea vuosikymmenten ajan he ansaitsevat turvallisen ihmisarvoa kunnioittavan vanhuuden ja laadukkaat palvelut on välttämätöntä kaikissa tilanteissa varmistaa että vanhustenhuollon resurssit turvataan hoivakodeissa ja vanhusten kotihoidossa on oltava riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta sipilän hallitus on tavoitellut julkiseen talouteen kuudenkymmenenyhden miljoonan euron säästöä vanhuspalveluista säästön saavuttamiseksi hallitus on heikentänyt vanhuspalvelulakia siten että tueksi tarkoitetusta vastuutyöntekijästä luovuttiin ja laista poistettiin listaus vanhuspalveluissa kunnilta vaadittavasta erityisasiantuntemuksesta myös hoidon laatusuosituksia on heikennetty ja vaatimuksia kevennetty mm yksityisten ja julkisten palveluntuottajien aseman ja valvonnan yhdenmukaistamisesta hallitus on arvioinut merkittävän säästötavoitteen lisäksi mitoituksia on väljennetty niin että työntekijöitä on voitu aiempaa laajemmin laskea mukaan monessa hoitopaikassa hoitohenkilöstö tekee myös tukipalveluita siivoaa ja laittaa ruokaa toisaalta mitoitusta kierretään myös haamuhoitajilla eli työvuorolistoille merkityillä henkilöillä jotka eivät kuitenkaan ole näitä työvuoroja tekemässä valtaosa vanhuksista asuu omassa kodissaan heistä säännöllisen kotihoidon piirissä on noin viisikymmentäviisituhatta vanhusta kotihoidossa on yhä huonokuntoisempia vanhuksia ja osa heistä tarvitsisi huomattavasti tehostetumpaa hoitoa kuin kotihoitokäynneillä voidaan antaa merkittävä osa kotihoidon parissa työskentelevistä henkilöistä kokee olevansa työstään ylikuormitettuja ja rasittavuuden on koettu viime vuosina lisääntyneen työntekijät ovat huolissaan oman työnsä laadusta etenkin jatkuvan kiireen vuoksi ja monet harkitsevat alan vaihtoa kuntaliiton arvion mukaan tämän hallituskauden päätökset ovat supistaneet kuntien peruspalvelujen valtionosuutta kahdeksallasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla säästöjen sijaan hallituksella olisi mahdollisuus parantaa vanhustenhoidon tilaa vanhustenhoidon tilanteen korjaaminen ei voi jäädä odottamaan tulevaisuuden sote ratkaisua ikääntyneiden ihmisten palvelutarpeisiin tulee vastata oikea aikaisesti vanhuspalveluiden tasoa tulee parantaa uusia toimintatapoja ja henkilöstön osaamista kehittämällä saattohoito on pantava kuntoon varsinaista hoitotyötä tekemässä on oltava riittävä määrä henkilöstöä riittävä hoitoisuuden huomioiva hoitajamitoitus on kirjattava vanhuspalvelulakiin ja laatusuositukseen henkilöstömitoituksen toteutuminen on turvattava sanktioilla ikääntyneen oikeus saada hoitoa ja hoivaa on turvattava maamme virallisilla kielillä aluehallintovirastojen tekemissä hoivakotien tarkastuksissa on viime vuosina paljastunut epäkohtia ympäri maata ja osassa jo vuosien ajan ongelmia on sekä yksityisillä että julkisilla tuottajilla mutta aluehallintovirastoille annettujen ilmoitusten perusteella ongelmia näyttää olevan selkeästi enemmän yksityisessä palvelutuotannossa asiasta vastaava peruspalveluministeri saarikko totesi aivan äskettäin että omavalvonta on avainasemassa potilasturvallisuuden varmistamisessa viimeistään nyt on kuitenkin käynyt selväksi että omavalvonta ei ole riittävää se ei ole kattavaa eikä yksinkertaisesti pysty takaamaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia ja turvallisuutta ottaako hallitus edelleenkään valvonnan puutteita riittävän vakavasti valvontaviranomaisilta valvontaviranomaisilta on kuultu useita hätähuutoja mutta hallitus ei ole niihin tarttunut tapaukset osoittavat että valvontaviranomaiset ovat ylityöllistettyjä eikä heillä ole ollut riittäviä resursseja puuttua epäkohtiin pitkään havaittujen puutteiden olisi pitänyt herättää viranomaiset tehostamaan valvontaansa ja puuttumaan epäkohtiin paljon ripeämmin

palveluiden järjestäjiä kuin aluehallintovirastoja ja valviraa on käytävä välittömästi läpi valvovan viranomaisen toimivaltuudet ja tarkasteltava käytetäänkö valvonnassa kaikkia lain suomia valtuuksia täysimääräisesti tai tarvitaanko niiden vahvistamista entisestään ilman etukäteisilmoitusta tehtävien pistokokeiden osuutta valvonnassa pitää lisätä työntekijöillä ja omaisilla on oltava mahdollisuus myös anonyymiin ilmoitukseen viranomaisille laiminlyönneistä tai puutteista hoidossa henkilöstön viestit on otettava vakavasti vanhustenhoidon tason turvaamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi tulee myös perustaa vanhusasiainvaltuutetun virka valtuutetun tehtävänä olisi toimia itsenäisenä ja riippumattomana valtakunnallisena vanhusten edunvalvojana joka muun muassa valvoo vanhusten oikeuksien toteutumista ja seuraa vanhustenhoidon tilan kehittymistä

hallitus on toistuvasti vedonnut toisaalta kuntien vastuuseen ja toisaalta tulevaan valinnanvapausmalliinsa joka hallituksen kertomassa joskin asiantuntijoiden tyrmäämässä tarinassa ratkaisee kaikki sosiaali ja terveydenhuollon laatuun liittyvät ongelmat ratkaisuja tarvitaan kuitenkin tähän päivään kaikki kunnat eivät ole suoriutuneet puhtain paperein sen enempää hankintaosaamisensa kuin valvontavelvollisuutensa hoitamisen puolesta ne tarvitsevat tukea ettei lisää virheitä tapahtuisi myös vammaisten henkilöiden palveluissa lastensuojelussa ja varhaiskasvatuksessa on ilmennyt vastaavia vakavia ongelmia joihin on puututtava hallitus ei ole tarttunut opposition esityksiin hankintalain parantamiseksi hankintalakia tulisi uudistaa niin että sote hankinnoissa painotetaan vahvemmin laatua se määriteltäisiin tarkemmin ja laatukriteerien huomioon ottaminen olisi pakollista kaikissa sote hankinnoissa kilpailutusten kynnysarvo tulisi nostaa direktiivin sallimaan maksimiin ulkoistamissopimuksiin tulee sisällyttää määräykset sopimussanktioista koskien kaikkia sopimuksen rikkomuksia niin että rikkomukset ja puutteet johtavat sanktioihin huomattavasti nykyistä nopeammin ja tehokkaammin

opposition esittämät huolet hallituksen ajaman markkinaperusteisen valinnanvapausmallin riskeistä ovat aiheellisia markkinat voivat sosiaali ja terveyspalveluissa olla hyvä renki mutta huono isäntä voittoa ei saa tehdä hoivan laadun kustannuksella sipilän hallituksen sote malli ei parantaisi vanhustenhoidon tilaa hallituksen markkinamallissa riskit kasvaisivat kun toimijoiden määrä lisääntyy merkittävästi julkinen kontrolli heikkenee ja hoitoketjut pirstoutuvat hallituksen esityksessä omavalvonnan osuutta entisestään lisättäisiin monituottajamalli myös monimutkaistaisi valvontaa samalla kun hallitus kohdentaa valvontatoimintaan ja koko sote palvelujärjestelmään merkittäviä miljardiluokan säästöpaineita viimeistään nyt hallituksen pitää herätä ja todeta että ihmisten hyvinvointi ja terveys eivät voi olla kaupan hallituksen sote mallissa sosiaalihuollolla on hyvin vähäinen rooli matalan kynnyksen sote keskuksissa tämä heikentää tavoitetta peruspalveluiden vahvistamisesta paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat sekä erityisen tuen tarpeessa olevat sosiaalihuollon asiakkaat joutuvat kiertämään ylimääräisen luukun kautta sote keskus tarjoaa vain sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa ei sosiaalipalveluja tästä kärsivät eniten heikoimmassa asemassa olevat ihmiset hallituksen sote mallissa palveluntuottajaksi saisi ryhtyä hyvin vähäisin vaatimuksin yritysten vastuullista toimintaa takaavat kriteerit ovat minimaaliset esimerkiksi läpinäkyvyyden ja raportointivelvollisuuden suhteen hallitus on myös ollut haluton rajoittamaan tiukasti yritysten aggressiivista verosuunnittelua joten tällaiset järjestelyt ovat edelleen yleisiä suuri osa sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjistä on sairaita ja vanhuksia tai muutoin sellaisessa asemassa että heillä ei ole edellytyksiä selvittää palveluntuottajien taustoja palveluja valitessaan sosiaali ja terveyspalvelut takaavat kansalaisten perusoikeuksia siksi julkisen vallan olisi vahvemmin taattava palvelujen tuottajien tuottajien luotettavuus sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen on välttämätöntä vastuuta palveluista tulee koota nykyistä merkittävästi vahvemmille toimijoille päävastuu palveluiden tuottamisesta on julkisella sektorilla mutta yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat voivat täydentää palvelutarjontaa kolmannen sektorin toimijoilla on erittäin tärkeä rooli laadukkaassa vanhustenhuollossa niiden mahdollisuus tuottaa sote palveluita on turvattava myös jatkossa valinnanvapautta voidaan lisätä esimerkiksi palveluseteliä hyödyntämällä viimeaikaiset tapaukset osoittavat jälleen konkreettisesti miten välttämätöntä sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen on tehdä hallitusti ja kansalaisten etu edellä uudistusten yhteydessä on varmistettava että valvonnan lainsäädäntöpohja on valmisteltu hyvin huolellisesti ja sen resurssit tässä ei ole varaa kompromisseihin edellä olevan edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen onko hallitus valmis perumaan vanhuspalvelulakiin tekemänsä heikennykset onko hallitus valmis perumaan vanhuspalveluiden laatusuositukseen tekemänsä heikennykset onko hallitus valmis antamaan pikaisesti esityksen siitä että riittävä hoitajamitoitus kirjataan lakiin miten on mahdollista että kysymyksessä kuvattuja vanhusten hoitoon liittyviä laiminlyöntejä on päässyt tapahtumaan toistuvasti miksi valvonnan resursseja ei ole turvattu vaikka tarve on kasvava mitä hallitus aikoo tehdä parantaakseen vanhushoivan laatua ja valvontaa miten hallitus aikoo varmistaa muiden kilpailutettujen ja ulkoistettujen palveluiden kuten lastensuojelun vammaisten henkilöiden palveluiden tai varhaiskasvatuksen laadun ja valvonnan miksi hankintalaissa ei ole huomioitu sote palveluiden erityispiirteitä niin että laadun painottaminen olisi aina pakollista miksi hallitus haluaa sote uudistuksessa pirstoa nykyisen palvelujärjestelmän ja tuoda tilalle vaikeasti ohjattavan ja valvottavan valvottavan monituottajamallin ja onko hallitus valmis perustamaan valtakunnallisen vanhusasiavaltuutetun toimen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

arvoisa rouva puhemies tässä on kyseessä ulkomaalaislain muutos joka valiokunnassa on käsitelty aivan yksimielisesti nämä muutokset ovat kannatettavia kannatettavia tässä on kaksi asiaa toinen koskee oikaisuvaatimusmenettelyjä viisumiasioissa ja toinen sitten dna tutkimusta lähinnä perheenyhdistämiseen liittyvissä tilanteissa kiinnitän nyt huomiota siihen että

tässä ehdotetaan että asianosainen voisi itse ottaa dna tutkimusta varten suun limakalvolta näytteen virkamiehen valvonnassa eli enää jatkossa ei tarvittaisi terveydenhuollon ammattihenkilöä tämän näytteen ottamisessa vastaava käytäntö on käytössä myös isyystutkimuksissa suomessa eli siinäkään ei enää terveydenhuollon ammattihenkilöä käytetä vaan vaan henkilö itse lastenvalvojan valvonnassa voi voi tämän näytteen ottaa tämä on kaikin puolin kannatettavaa

sekä tavoitellaan kustannussäästöjä että sujuvoitetaan maahanmuuttoviraston ja edustustojen toimintaa kiinnitän nyt huomiota siihen että tässä myös tavoitellaan sitä että perhesiteen perusteella haettavien oleskelulupien käsittelyaikoja voitaisiin lyhentää kävin itse tänään maahanmuuttoviraston sivuilla tekemässä testin jolla voi testata mikä olisi tiettyjen ehtojen vallitessa se perheenyhdistämisen käsittelyaika ja se on noin kymmenen kuukautta eli se on aivan liian pitkä ajatellen näiden perheiden tilannetta tuleepa sitten kielteinen tai myönteinen päätös käsittelyaika on reilusti yli sen mikä mikä on tavoitteeksi asetettu

puhemies tosiaan tässä ulkomaalaislain muuttamisessa kyse on oikaisunhakuinstanssin muuttamisesta suomen edustustosta edustustosta ulkoministeriöksi näissä viisumin epäämis ja mitätöimispäätöksissä sekä sellaisessa viisumin kumoamispäätöksessä jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä laissa myös muutettaisiin dna näytteen ottoa silleen että perhesiteen selvittämisessä

henkilö tekisi dna näytteen ottamisen itse migrin maahanmuuttoviraston tai ulkoasiainhallinnon virkamiehen valvonnassa eikä siinä tosiaan enää tarvittaisi tätä terveydenhuollon ammattihenkilöä myöskään paikkaa ei säädeltäisi muutos sitten koskisi sekä täällä suomessa että ulkomailla otettavia näytteitä tämä ulkomaalaislain ehdotus on kannatettava ja hyvä ja se mahdollisesti myös nopeuttaa näitä hakuprosesseja

sai valmiiksi ja toi myös eduskunnan käsittelyyn mietinnön meidän kotouttamispolitiikan muutostarpeista ja voi sanoa että tämä kysymys asioiden käsittelyn nopeuttamisesta ja byrokratian vähentämisestä on aivan olennainen se sama asia joka on tässä koskee laveammalti meidän kotouttamispolitiikkaa myös turvapaikanhakijoiden vastaanottamista nyt ihmisiä pidetään liian kauan epävarmuudessa totutetaan elämään sosiaaliturvan varassa ja sitä kautta jos turvapaikka on saatu vastaavasti tämä kotoutumisen alkaminen suomalaiseen yhteiskuntaan myöhästyy pahasti tämä edellyttää asennemuutosta laveammalti yhteiskunnassa mutta edellyttää kyllä myös lainsäädännön muutoksia yhtä hyvin kotouttamislain kuin ulkomaalaislain puolella tuossa eduskunnan viime viikolla hyväksymässä kannanotossa keskeinen lähtökohta oli että koko tämä toimimaan nopeammin sekä siellä vastaanottokeskuspuolella turvapaikkahakemusten käsittelyssä että kotouttamisen alkamisessa kielitaidon oppimisessa työelämään pääsyssä jokainen ylimääräinen kuukausi joka täällä käytetään byrokratian rattaiden turhaan tai hitaaseen pyörittämiseen tulee maksettavaksi sekä suomalaiselle veronmaksajalle että sille henkilölle joka on kysynyt saako hän esimerkiksi perheensä tuoda tänne tässä on inhimillistä kärsimystä mutta tässä on myös suuria taloudellisia menetyksiä sen takia olisi tärkeätä että eduskunta jatkaisi sillä linjalla jonka viime viikolla otimme että yksituumaisesti viemme eteenpäin tätä isompaa remontin tarvetta johon kuuluu käsittelyaikojen nopeuttaminen siihen kuuluu myös työlupahakemusten käsittelyn nopeuttaminen siihen kuuluu nopeampi pääsy työelämään ja siihen kuuluu nopeampi suomen kielen oppiminen iso kokonaisuus joka vaatii puolueilta laajaa tahtoa jotta tämä saataisiin paremmalle uralle kuin mitä se on nyt viime vuosina

sipilän hallitus on toteuttanut hyvin paljon tällaista normien purkua on kevennetty hallintoa vähennetty erilaisia säädöksiä määräyksiä tässä on tehty hyvin paljon hyvää työtä tämä lakiesitys ja tämä kokonaisuus on erinomaisen hyvä esimerkki siitä siis ulkomaalaislain ulkomaalaislain muuttaminen yhdenkin ja muutaman pienen kohdan osalta nyt ei tarvita tulevaisuudessa sukulaissiteiden selvittämiseksi dna näytteen ottotilanteessa enää terveydenhuollon henkilöstöä läsnä vaan siinä riittää se että on asianmukainen virkamies paikan päällä ja se keventää niin että terveydenhuollon henkilöt taas voivat paneutua siihen työhön mihinkä mihinkä heidät on koulutettu ja tarvitaan tämä on pieni asia kokonaisuudessaan mutta hyvä esimerkki siitä että tällä lailla hallintoa pitää viedä eteenpäin voin yhtyä täysin tuohon näkökulmaan mitä edustaja heinäluoma tuossa sanoi että hallintoa muutoinkin pitää pyrkiä viemään siihen suuntaan olipa kysymys nyt sitten maahanmuuttokysymyksistä tai mistä tahansa muistakin asioista että päätöksiin saadaan nopeutta tämän päivän digitaalisessa maailmassa aamupäivän kysely monesta tuntuu jo iltapäivällä vanhalta eli tarvitaan nopeita ratkaisuja puhumattakaan jos kuukausitolkulla jopa vuositolkulla odotetaan esimerkiksi maahanmuuttotilanteessa turvapaikanhakutilanteessa se voi johtaa hyvinkin dramaattisiin tilanteisiin joista valitettavasti myös löytyy myös esimerkkejä arvoisa puhemies yksi asia vielä joka aina ihmetyttänyt ihmetyttänyt kun suomessa koulutetaan paljon myös ulkomaalaisia ihmisiä niin heidän mahdollisuutensa jäädä jäädä suomeen työskentelemään on tehty kyllä hyvin vaikeaksi tässäkin on kyllä byrokratian purkamisen paikkaa koska on ihan järkevää että silloin kun me koulutamme niin silloin näille ammattilaisille annamme myös mahdollisuuden työllistyä
arvoisat edustajat aikataulusyistä teemme sillä tavalla että tarjoan mahdollisuutta näille henkilöille jotka täällä ovat viitanen räsänen elo ja heinäluoma vastauspuheenvuoroon voi jättää silti puheenvuoropyynnönkin tuonne mutta se siirtyy seuraaville päiville

arvoisa puhemies minustakin se ajatus mikä täällä on tullut hyvin ilmi että kaikissa vaiheissa tarvitaan nopeampia käsittelyjä on äärimmäisen ja kriittinen halusin myös omassa puheenvuorossani korostaa tätä että oli tärkeää ja merkittävää että tarkastusvaliokunta jossa muuten edustaja heinäluoma toimii puheenjohtajana otti kannan joka sitten myöhemmin tuli myös koko eduskunnan yksimieliseksi kannaksi näistä asioista minusta siinä on hyvä pohja ja on erittäin tärkeää että tämänkaltaisissa kysymyksissä voimme yhteisellä rintamalla edetä koska tarvitaan isompaa remonttia ja tarvitaan vahvoja toimia asiantuntijakuulemisessa puhemies tuli ilmi myös monia muita

arvoisa puhemies tässä esityksessä jota nyt käsittelemme on todellakin kysymys kahdesta tavasta purkaa tarpeetonta säätelyä ja on kyllä rehellisyyden nimissä todettava se että ei näillä toimenpiteillä kovin suurta vaikutusta näihin käsittelyaikoihin ole mutta jos pienikin vaikutus on niin se on toki hyvä todellakin tarkastusvaliokunta teki suuren urakan kolmen vuoden ja käsitteli näitä kotouttamislainsäädännön uudistamisen tarpeita ja tuli siihen johtopäätökseen että koko kotouttamislainsäädäntö tarvitsee tarvitsee uudistuksen ei riitä pelkästään että sitä sieltä täältä paikkaillaan samassa yhteydessä kyllä nämä käsittelyajat jotka ovat monella tavoin hankalia myös tämän perheenyhdistämisen näkökulmasta tulisi

rouva puhemies tähän viitaten mitä edustaja räsänen sanoi käsittelyajoista niin viisumihakemuksen osalta oleellista on tässä esityksessä nimenomaan se että oikaisuvaatimuksesta peritään jatkossa asian vireillepanon yhteydessä maksu ja tämän maksun pitää olla suoritettuna kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun oikaisuvaatimuksen tekee eli tällä halutaan juuri ennaltaehkäistä ilmeisen perusteettomia oikaisuvaatimuksia toisaalta jos päädytään siinä oikaisuvaatimuksessa myönteiseen tulokseen eli oikaisu tehdään silloin tämä maksu palautetaan eli sinänsä oikeudenmukainen toimenpide kaikin tavoin edustaja heinäluoma otti aiheellisesti esiin myös kotouttamisen noin yleisesti siniset ja kotouttamisohjelmassaan esittäneet uusille kansalaisille tällaista uskollisuuden valaa joka on monessa maassa käytössä isoista maissa esimerkiksi yhdysvalloissa kanadassa britanniassa saksassa brasiliassa eli suomen valtiolle ja perustuslaille osoitettaisiin tällainen uskollisuuden vala tämä lisäisi kansalaisuuden henkistä painoarvoa merkitystä ja samalla yhä paremmin erilaisten testien kautta osoittaisi sitä että henkilö on todistetusti kotoutunut suomalaisiin arvoihin ja kulttuuriin tällaisia esityksiä tarvitaan lisää mitä nyt tosiaan valiokuntakin

on hyvä kuulla jälleen tänään se henki vaikkakin vähän vähälukuiselta eduskunnalta mutta kuitenkin että ajattelu on hyvin yksituumainen että meidän pitää tehdä muutoksia tässä maahanmuuttopolitiikassa kotouttamisessa ja meidän pitää tehdä ne muutokset sellaisella tavalla että ne toimivat niin kuin täällä olemme voineet kuulla voi sanoa kaikkien hyväksi se että näiden käsittelyjen päällä ei istuta vuositolkulla vaan ne saadaan nopeasti ratkaistua on ehdottomasti kaikkien etu jos tätä voidaan tällä tavalla asiallisella ja kiihkottomalla tavalla viedä eteenpäin niin uskon että suomen kansa kiittää eduskuntaa ja kansanedustajia ja puolueitakin että voidaan reagoida havaittuihin ongelmiin ja viedä yhdessä ratkaisuja eteenpäin tämä nopeuttaminen on kuitenkin siksi tärkeä asia koko eduskunta saisi kyllä tuon selonteon yhteydessä myös sitten selvityksen joka ensi vaalikauden alussa pitäisi antaa siitä miten nämä määräajat ovat kehittyneet lähimmän vuoden kahden aikana